Ihmisoikeuksia poljetaan, lasten ja naisten asema on heikko, uskonnolliset ja etniset ristiriidat repivät maata. Täällä on usein mainittu kristittyjen vaino ja se tapahtuu eri ryhmien taholta. Se on jatkuvaa ja tällä hetkellä monet kristityt pakenevat maasta. Myös Iranin nykyjohdolla, Saudi Arabialla ja Syyrian sodalla on huomattava heijastusvaikutus Irakin politiikkaan. Erityisesti jatkuvasta Iranin vaikutusvallan kasvusta Irakissa tulisi olla huolissaan, sillä se pyrkii yhä enemmän lietsomaan sunnien ja šiiojen vastakkainasettelua ja on painostanut Irakia siinä, kuinka he ovat kohdelleet Iranin opposition edustajia, jotka ovat juuttuneet epäinhimillisiin olosuhteisiin Camp Libertyyn. Tässä tilanteessa aseiden toimittaminen Irakin nykyhallinnolle terrorismin vastaisen sodan varjolla on vastuutonta. Maassa on käynnissä sisällissota ja vähemmistöjen puhdistus.

Minun mielestäni tärkeämpää on tällä hetkellä palauttaa inhimilliset olosuhteet maahan pikemminkin kuin lähteä edistämään kaupankäyntiä itsekkäistä syistä.